EU tarvitsee hyvää hallintoa, läpinäkyvää hallintoa ja demokraattista hallintoa. Siihen kuuluu se, että parlamentilla on oikeus saada lainsäädäntöön liittyvät asiakirjat. Tästä neuvotellaan juuri tällä hetkellä eikä hyvältä näytä, sillä komissio ja neuvosto ovat vastahankaan. Mutta nyt käsitellään toista ulottuvuutta eli sitä, minkälaiset valtuudet parlamentilla on valvoa hallintoa tutkintavaliokunnan kautta. Tämä on poliittista valvontaa, tämä ei ole tuomioistuinvalvontaa, ja se ero on pidettävä mielessä, mutta parlamentilla pitää olla vahva oikeus tällaiseen poliittiseen valvontaan. Siihen mielestäni ei kuulu kuten komissaari katsoi että kansalliset virkamiehet ja EU virkamiehet pitää asettaa samanarvoiseen asemaan. En kannata sitä, että kansalliset virkamiehet ovat täällä parlamentissa samassa asemassa kuin te komissaarit esimerkiksi. Ette tekään tule kansallisiin parlamentteihin tutkintavaliokuntien kuultavaksi samalla tavalla kuin kansalliset virkamiehet. Tässä on se pieni ero.

Kun tämä tutkintavaliokunta nyt on olemassa ja sen toimintaa vahvistetaan, toivon, että sitä kuitenkin kuten tähänkin saakka käytetään harvoin, harkiten ja vain erittäin tärkeissä tapauksissa.